Jos esimerkiksi syntyy joku väkivaltainen ääri islami tai uskonto tai jos sellainen on jo olemassa, tuo taho tai sen edustajat voivat käyttää hyväkseen yhdenvertaisuutta monellakin tapaa jopa siten,

Sen lisäksi se loukkaa jäsenmaiden kansallista toimivaltaa.